Kuten tässä mietinnössä on linjattu, eurooppalaisen rahapolitiikan linja on selkeytettävä muun muassa pelitoimintaa valvovien viranomaisten paremmalla yhteistyöllä. Tämän varmistamiseksi on tärkeää, että mietinnön 22 kohtaan sisältyvä viimeinen lause poistetaan, koska se on ristiriidassa muualla esitettyjen perustelujen kanssa. Toiseksi vastavuoroinen hyväksyntä ei koske rahapelejä, vaan rahapelit järjestetään kansallisen lainsäädännön turvin, joka ottaa huomioon jäsenvaltioiden erityispiirteet. Mietinnön 15 kohdassa todetaan, että on line rahapelejä toimeenpanevien tahojen on kunnioitettava kansallisia lakeja ja jäsenvaltioilla on oikeus ryhtyä tarpeellisiin toimiin laittoman pelitoiminnan estämiseksi.